Japani on Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakumppani ja se on merkittävä.

Tietenkin eurooppalaisina päätöksentekijöinä meidän on aina muistettava se, että kun Euroopan unioni on arvoyhteisö, on tärkeää myös vahvistaa yhteyksiä Japaniin, joka huolimatta kulttuurillisesta erilaisuudesta ja taustastaan kuitenkin jakaa keskeiset eurooppalaiset arvot demokratian, ihmisoikeuden, mielipiteenvapauden ja oikeusvaltioperiaatteen, ja niistä on hyvä myös pitää huolta kun kauppaa teemme.